Arvoisa puhemies, Elmar Brok ansaitsee kiitoksen työstään, Euroopan unionin ulko ja turvallisuuspolitiikka on ollut kuitenkin enemmänkin reagointia kuin luovaa ja proaktiivista.

Selkärankana on arvopohjamme oikeusvaltio, moniarvoinen demokratia, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, köyhyyden torjunta sekä ihmisoikeudet.